Talouskriisin keskellä rakenteellisia uudistuksia ei pitäisi lykätä sillä, että aletaan tehdä tulonsiirtoja jäsenvaltioiden välillä, kutsutaan niitä sitten nimellä eurooppalainen työttömyysturvajärjestelmä tahi automaattinen vakauttaja. Kysymys on kuitenkin siitä, että yli ja alijäämämaiden suhdannevaihteluja haluttaisiin tasata ja tällainen eurooppalainen työttömyysturvajärjestelmä tuntuu olevan siihen sopiva komission jäsenen mielestä.

Tämä sotii ihan selvästi esimerkiksi pohjoismaista työmarkkinoiden sopimisvapautta vastaan.

En usko, että kenelläkään on mitään niitä vastaan, mutta niiden yhteydessä on tietysti huomioitava, että laajat universaalit sosiaalipalvelut jäävät hyvin helposti huomioimatta tällaisissa indikaattoreissa, joissa katsotaan vain pelkästään yksittäisiä lukuarvoja, joten tulkinnassa pitää olla varovainen.